Arvoisa puhemies, kiitän kollega Tarabellaa ja kollega Juvinia hienosta ja arvokkaasta työstä. EU on säädellyt julkisia hankintoja jo ennen tätä uudistusta, valitettavasti vain lainsäädännön heikkouksiin on kuulunut järjestelmien monimutkaisuus, alhaisen hinnan liian dominoiva merkitys sekä pk yritysten heikko asema. Pienyrittäjillä ei ole ollut todellista mahdollisuutta osallistua moneen liian suureen urakkaan, vaikka heillä olisikin osaamista ja taitoja. On tärkeätä ottaa huomioon tuotteiden koko elinkaari. Kovien talouspaineiden kanssa painivan julkisen sektorin on ollut tähän asti liian helppo jättää ympäristöön, kestävään kehitykseen ja innovointiin liittyvät asiat vähemmälle huomiolle. Pelkkä mahdollisimman alhaisen hinnan painottaminen on ollut myös lyhytnäköistä. Nyt tehtävän uudistuksen kautta meillä on todellakin mahdollisuus antaa selkeä viesti siitä, että pienyritysten toiminnan tukeminen, rehelliset toimintatavat, ympäristö sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat olennainen osa eurooppalaisen julkisen sektorin toimintaa.